Arvoisa puhemies, Mammadov on oppositiopoliitikko, joka on jo pidemmän aikaa kritisoinut hallituksen sanan ja kokoontumisvapauteen kohdistuvia rajoituksia. Häntä on uhkailtu jo aiemminkin. Nyt sitten helmikuussa hänet ja toimittaja Yaqublu pidätettiin mielenosoituksissa, jotka olivat rauhanomaisia, ja häntä vastaan nostettiin tekaistuja syytteitä. Mammadovin ja Yaqublun tutkintavankeutta on jatkettu edelleen kahdella kuukaudella, ja Human Rights Watch on suosituksissaan vedonnut Azerbaidžanin hallitukseen, että Mammadovin ja Yaqublun tapauksessa pikaisesti esitettäisiin todisteita, jotta väitteet pidätyksien ja vangitsemisten poliittisesta motiivista voitaisiin kumota. Erityisen tärkeää tämä on hetkellä, jolla todellakin Azerbaidžania odottaa Euroopan neuvoston puheenjohtajuus. Ei ole mahdollista, että tällainen maa, joka kohtelee tällä tavalla oppositiotaan, voi toimia tärkeimmän eurooppalaisen ihmisoikeusareenan ja foorumin puheenjohtajana.